On hyvä asia, jos sillä tavalla voidaan lisätä turvallisuutta siellä, missä sitä selvästi voidaan lisätä. Mutta silloin kun lainsäädäntöä tehdään turhaan, tai kun se ei ota huomioon jäsenmaan erityisolosuhteita, pitää miettiä kahteen kertaan.

Komissio halusi, ja lopulta tämä täysistuntokin halusi ankaran lobbauksen jälkeen, että kaikkien moottoripyörien katsastuksesta pitäisi tehdä pakollinen, ehdottomasti pakollinen.

Jatkossa moottoripyörien katsastuttaminen riippuu pääasiassa jäsenvaltion omista onnettomuustilastoista ja onnettomuuksiin johtaneista syistä.